Arvoisa puhemies, puutteellinen ulkorajavalvonta on osoittautunut viimeisen vuoden aikana yhdeksi Euroopan unionin suurimmista ongelmista. Siinä mielessä olen hyvin iloinen siitä, että tämä lainsäädäntöpaketti, rajaturvallisuuspaketti, jonka komissio joulukuussa esitteli, on näin nopeasti kyetty yhdessä jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin kanssa neuvottelemaan ja pystymme nyt uudistamaan lainsäädäntöä, joka koskee sekä meriturvallisuusvirastoa, kalastuksenvalvontavirastoa että raja ja rannikkovalvontaviraston perustamista. Tämä on todella merkittävä askel eurooppalaisittain, koska tiedämme, että pystymme turvaamaan vapaan liikkuvuuden Euroopan sisällä ja Schengen alueen toimivuuden vain silloin, kun meillä on pitävä ja hyvä ulkorajavalvonta. On osoittautunut, että tällä hetkellä rajavalvontaa, meriturvallisuutta, etsintää ja pelastusta ja ympäristönsuojelua hoitaa jäsenmaissa yli 300 eri viranomaista. Välttämättä tiedonkulku edes jäsenmaan sisällä ei viranomaisten välillä ole riittävää. Siinä mielessä on nyt erittäin tärkeää, että toimintatapoja uudistetaan niin, että tieto kulkee eri viranomaisten välillä koko Euroopan laajuisesti, ja toisaalta pystytään hyödyntämään yhteistä dataa, vähentämään päällekkäisyyksiä ja ennen kaikkea yhdistämään osaamista, yhdistämään resursseja ja lisäämään yhteisiä operaatioita. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että pystymme takaamaan toimivat sisämarkkinat Euroopan unionin sisällä, vapaan liikkuvuuden, ja toisaalta pystymme puuttumaan ihmissalakuljettajien toimintaan ja pelastamaan ihmisiä hukkumiskuolemilta.